Arvoisa puhemies, täällä on monessa puheenvuorossa tänä iltana todettu se, että energia Euroopassa on liian kallista ja markkinat eivät toimi. Täältä komissaari on saanut kyllä erittäin vahvan tuen markkinoiden uudistamiselle ja sille, että Euroopassa tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä ja kilpailua ja että kuluttajilla pitää olla mahdollisuus vaihtaa myös energiatoimittajaansa. Kyllähän yksi iso syy siihen, miksi markkinat eivät tällä hetkellä Euroopassa toimi, on se, että meillä on tällä hetkellä puutteelliset energian siirtoyhteydet, meillä on liikaa energiasaarekkeita ja toisaalta erilaiset energialle suunnatut tuet ovat sekoittaneet markkinat. Euroopan unionissa tuetaan energiaa noin sadallakahdellakymmenellä miljardilla joka vuosi, ja käytännössä se on johtanut tilanteeseen, että kukaan ei enää investoi energiaan ilman jonkinlaista pysyvää tukea, ja näin ei voi jatkua. On hyväksyttävää silloin, kun rakennetaan uutta teknologiaa, että se saa jonkin tyyppistä investointitukea, mutta jos energia perustuu siihen, että se tarvitsee jatkuvaa, tukea, se ei ole kestävällä pohjalla. Komissaari on saanut täältä kyllä vahvan tuen siten, että Euroopan parlamentti haluaa uudistaa energiamarkkinoita, saada kilpailua ja läpinäkyvyyttä aikaan.

Täällä tuli myös esiin, että kaikissa maissa ei riittävällä tavalla jäsenvaltio tue heikoimmassa asemassa olevia kansalaisiaan, niin että nämä kykenisivät selviytymään asumisen kustannuksista.